Arvoisa puhemies, EU maat tekevät säästöjä ja niin täytyy tehdä EUnkin.

Viestini on se, että säästää täytyy. Toki EU virkamiesten turvallisuudesta täytyy pitää huolta, mutta rahat on löydettävä muualta. EU ei voi elää sillä tavalla, että jatkuvasti esitetään lisää varoja sinne ja tänne.